helsingistä oleva valtiotieteen tohtori pilvi torsti joka varamiehenä helsingin vaalipiiristä on tullut edustajantoimesta yhdeksäs kuudetta kaksituhattaseitsemäntoista lukien vapautetun nasima razmyarin sijaan on tänään yhdeksäs kuudetta kaksituhattaseitsemäntoista esittänyt minulle edustajavaltakirjansa ja ryhtynyt hoitamaan edustajantointaan

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

laajakaistaverkkojen rakentamista koko maahan tämä ei ole pelkästään syrjäseutujen ongelma meillä on varsin tiiviilläkin asuinalueilla katvealueita joilla yhteydet eivät toimi sillä tavalla että pystyisi joutuisasti ja hyvin käyttämään palveluita meillä siirtyy koko ajan uusia palveluita esimerkiksi veroilmoitukset ja muut tehdään tulevaisuudessa sähköisesti ja silloin näiden yhteyksien pitää toimia sellainen on tärkeää huomioida kuitenkin näitä rakennettaessa että pyrittäisiin siihen että teknologianeutraalisuus otettaisiin huomioon mahdollisimman kattavasti että pystyisimme rakentamaan toimivia kokonaisuuksia niin että asutut alueet tulisivat laadukkaiden nettiyhteyksien varaan on varmasti kuitenkin realismia se että ihan yksittäiselle mökille tällaisen yhteyden rakentaminen ei ei esimerkiksi ilman langatonta yhteyttä ole mahdollista

hallitus pohtisi mahdollisimman pikaisesti myös sitä että näiden tukien piiriin ja ja verkkojen piiriin saataisiin myös vapaa ajanasunnot aika usein itse asiassa vapaa ajan asutus voisi vahvistaa myös vakinaisten asuntojen asemaa elikkä tämä kokonaisuus rakentuisi sitä kautta vahvemmaksi ja löytyisi

arvoisa rouva puhemies paljon puhutaan kun maailma muuttuu ja teknologia kehittyy että kaupungistuminen on se ainut trendi ja kohta kaikkien pitää jonkunlaisissa korkeissa taloissa kaupungissa asua mutta me suomalaiset olemme luonnonläheistä ja maanläheistä kansaa ja varmasti jatkossakin merkittävä osa suomalaisista asuu maakunnissa ja maaseudulla kun maailma muuttuu niin on aivan keskeistä se että parhaat mahdolliset tehokkaat viestiliikenneyhteydet tarjolla myös vähän harvemmin asutuilla alueilla ja toimivat laajakaistayhteydet ovat aivan äärettömän tärkeitä niin yrityksille alkutuotannolle etätyölle kuin sitten edustaja heinosenkin hyvin kuvaamalle vapaa ajan asutukselle arvoisa puhemies minusta tämä laajakaistayhteyksien rakentamisen helpottaminen jota nyt käsitellään on sitä käytännön aluepolitiikkaa modernia aluepolitiikkaa millä pystytään tarjoamaan elämisen edellytyksiä koko maassa haluan kiittää hallitusta

erityisesti keskustalaista liikenne ja ja viestintäministeri anne berneriä tästä erittäin hyvästä esityksestä tämä on erittäin hieno juttu ja toteuttaa myös hallitusohjelman digitalisaatiotavoitteita pidän myös erittäin myönteisenä asiana sitä että kotimaakuntani etelä pohjanmaan kunnista isojoki ähtäri ja lappajärvi ovat tämän vähän alemman kahdenkymmenenkahden prosentin kuntarahoitusosuuden piirissä ja toivottavasti saadaan vedettyä hyvää kuituverkkoa laajemminkin etelä pohjanmaalle

arvoisa rouva puhemies on erittäin tärkeää että tässä vaiheessa tehdään laajakaistarakentamiseen haja asutusalueilla lisää helpotuksia tämä on keskustalle erittäin tärkeä hanke aikanaan se lähti liikkeelle matti vanhasen pääministerikauden aikana toisaalta on surullista nähdä että se vieläkään ole saavuttanut sitä tavoitetta joka silloin jo asetettiin mutta hyvä että tähän nyt näitä helpotuksia tulee toivottavasti se osaltaan saa haja asutusalueilla vielä enemmän laajakaistaa rakennettua yksi asia mihin haluaisin kiinnittää huomiota liittyy siihen että varsin iso osa verkoista haja asutusalueilla on rakennettu kylähankkeina kylät ovat olleet erittäin aktiivisia näissä ja ne ovat olleet puhtaasti talkoovoimin tehtyjä hankkeita valitettavasti viranomaispuoli ei ole ehkä ymmärtänyt sitä joustavuutta mitä talkoohankkeet kyläläisten toimesta tarvitsisivat ja siellä on ollut erittäin paljon byrokratiaa ja joustamattomuutta mikä on epäilemättä osaltaan uuvuttanut näitä isoja talkoohankkeita mutta myös hidastanut yhteyksien syntymistä on erittäin tärkeää vaikka myös langattomat yhteydet kehittyvät että meillä olisi myös riittävästi kuitua maassa koska se data mitä tulee tulevaisuudessa liikkumaan on niin massiivista että se tulee myös vaatimaan kuitujen olemassaoloa

hallituksen esitys koskien laajakaistarakentamisen tukemista haja asutusalueilla on järkevä esityksen myötä laajakaistarakentamisen tuensaantimahdollisuus laajenisi mikä osaltaan nostaisi myös alan yritysten mielenkiintoa sellaisten harvaan asuttujen seutujen kuituhankkeita kohtaan joihin ei nykyisellään ole perusteltua tarttua

arvoisa rouva puhemies tämä hallituksen esitys on loistava se tasa arvoistaa jälleen kerran meidän maaseudun ihmisiä koska yhä useampi tulee pääsemään laajakaistan piiriin tämän tämän lakiesityksen myötä järkevöityy se tätä hanketukea voidaan myöntää vaikka on todella hienoa että alun alkaenkin laajakaista kaikille hanke saatiin jaloilleen siinä oli vähän valuvirheitä esimerkiksi usein katsottiin että pienet kyläpahaset täytyy jättää tämän hankkeen ulkopuolelle koska siellä markkinaehtoisesti oletettiin muka toteutuvan tällainen tällainen laajakaistarakentaminen tämähän ei toteudu edes kaikissa kuntakeskuksissa joten rahoituksen tai yritysten löytäminen näille hankkeille on ollut erittäin vaikeaa koska se käyttäjämäärä on jäänyt niin alhaiseksi mielestäni toinen valuvika on se minkä jo nimikin kertoo että että oli kyse laajakaista kaikille hankkeesta oikeastaan järkevämpää olisi toteuttaa laajakaista halukkaille hanke jolloin turhaa rakentamista ei olisi ja rahaa ei siihen menisi mutta nyt tätä ensimmäistä valuvikaa hienosti korjataan tässä lainsäädännössä ja se on merkittävä asia monelle vaikeuksissa olevalle hankkeelle ja monelle tulevaisuutta odottavalle hankkeelle olen erittäin kiitollinen liikenne ja viestintäministerille ja koko valiokunnalle tästä laista
arvoisa rouva puhemies lakiesitys on aivan erinomaisen hyvä ja kannatettava murheellistahan tässä tietenkin on se että tämä loppuu jo vuoden kaksituhattayhdeksäntoista lopussa ja niin niin kuin tässä mietinnössä todetaan siihen tarpeeseensa nähden tämä rahasumma mikä nyt tulee mikä on tässä tapauksessa käytössä ja mitä tämä lakiesitys koskee on hyvin vähäinen elikkä täällä todetaan valiokunta kiinnittää huomiota siihen että laajakaistaverkkojen rakentamisen kokonaistarpeeseen nähden käytettävissä olevan tuen määrä on varsin pieni näinhän se on mutta joka tapauksessa suunta on oikea olen sen kymmenen kertaa sanonut tässä talossa ihmettelen suuresti minkä ihmeen tautta euroopan unionin rakennerahaston rahoja ei käytetä enemmälti tähän laajakaistojen rakentamiseen koko maahan sen parempaa rakennerahastohanketta tässä maassa ei voi olla kuin laajakaistojen rakentaminen maaseutukuntiin ihan kautta maan ruotsihan on on tässäkin asiassa meitä paljon edellä toivon että tässä asiassa elinkeinoministeri lintilä ja myös muut ministerit siellä hallituksen hallituksen eri kokoushuoneissa kun näitä asioita valmistellaan ottaisivat ihan vakavana asiana nämä euroopan unionin rakennerahastoista tulevat miljoonat se olisi kilpailuneutraliteetin rahojen käytön ja sen valtavan hyödyn ja ja pitkäkestoisuuden takia kaikkein paras hanke laittaa laajakaistasysteemit kuntoon tässä maassa eu rahalla näinhän moni maa on tehnyt ihmettelen vain minkä tautta suomi tässä asiassa on jälleen jäänyt kehitysmaaksi

en tiedä mistä rahoista rahoista ruotsi on sen kehityksen tehnyt mutta he he ovat tehneet viisaita päätöksiä toivon että suomessa tälle samalle tielle lähdetään viipymättä

arvoisa puhemies todellakin mielellämme käsittelimme tätä asiaa liikennevaliokunnassa ja viestintävaliokunnassa koska tämä on tärkeä asia koko suomelle tämä hankehan aloitettiin tosiaan jo jo vanhasen ensimmäisen hallituksen aikana mutta mutta sitkeää ja hidasta tämä on välillä ollut ja markkinaehtoisesti se ei ole kokonaan pystynyt kattamaan koko suomea tämä kahdenkymmenen miljoonan tukirahahan on hyvin rajallinen ja tällä rahalla ei paljon yhteyksiä rakenneta mutta suunta on oikea rahaakin täytyy saada tulevaisuudessa lisää yrittämisen kannaltahan tämä on erittäin tärkeä ja myös elämisen edellytysten kannalta asutusalueilla täytyy sanoa että tilauspalvelut esimerkiksi hbo netflix kaikki nämä vaativat isoa määrää kapasiteettia ne lisääntyvät koko ajan eivät vain nuorison parissa vaan aikuistenkin parissa ja ja silloin täytyy olla myös valokuitua itse olen nimenomaan valokuidun voimakas kannattaja kyllä totta kai mobiiliakin tarvitaan mutta turha puhua viisi g stä jos ei kolme g kään toimi

esimerkiksi pirkanmaalla on hyvin mäkinen maasto niin kuin ex ministeri tietää ja siellä vaaditaan myös sitä sitä valokuitua kaikkialle ei ei pääse mobiililla olen samaa mieltä kuin edustaja heinonen siitä että myös vapaa ajanasunnot olisi hyvä saada tämän piiriin että ihmisten olisi helpompi työskennellä myös vapaa ajanasunnoissa ja ehkä siihen jossain vaiheessa päästään mutta itse esityksen tukikelpoisen alueen etäisyyden laajentaminen lyhentämällä tilaajayhteyden tukikelvotonta osuutta kahdesta kilometristä sataan metriin on iso harppaus tämä myös nimenomaan auttaa harvemmin asuttujen alueiden ihmisiä ja he he pääsevät paremmin laajakaistan piiriin kyllä täytyy sanoa että myös tämä tietoliikenteen puoli on ihan yhtä iso asia kuin meidän tiestömme

meidän täytyy olla tästä huolissamme sanon vain yhtenä yksityiskohtana että saksan liikennevaliokunta kävi meidän vieraanamme ja he olivat ihan samojen ongelmien kanssa painiskelemassa varsinkin itäisessä saksassa missä vielä paljon rakennetaan tätä infraa ja

rouva puhemies vertaisin tätä laakakaistahanketta oikeastaan koko suomen historiaan ja hakisin sieltä vertauksen sekä sähköverkon että puhelinverkon hyvin merkittävästä asiasta kysymys on nytkin ja tämä edellyttää edelleen kansallisia toimenpiteitä kuten hallitus on nyt halunnut helpottaa myös tätä laajakaistahankkeen eteenpäinviemistä ja kehittymistä todellakin tuo nopea nopea ja luotettava laajakaistayhteys tulee olla kaikkien saatavilla koko suomessa se on perusoikeus nyt kun myös viranomaisyhteydenpito on siirtymässä entistä enemmän verkkoon me tarvitsemme sitten myös yhteyksiä näiden langattomien verkkojen ja laajakaistayhteyksien nopeudelle tulee tulevaisuudessa parannusta viisi g teknologian käyttöönoton myötä mutta se ei tee tarpeettomaksi myöskään kiinteitä laajakaistayhteyksiä hyvin usein on olemassa katvealueita ja monet yritykset myös maaseudulla maatiloja myötenkin tarvitsevat toimintaansa toimintaansa varmoja varmoja yhteydenpitojärjestelmiä esimerkiksi sähkökatkokset aiheuttavat monia ongelmia ja tässä mielessä kyllä kun kun samalla verkot ja tukiasemat sammuvat todellakin kiinteille yhteyksille on on tarvetta erityisesti maaseudun elinkeinoelämä mutta kyllä myös todellakin vapaa ajanasunnot tarvitsee tänä päivänä noita yhteyksiä entistä enemmän ne näkyvät sitten mökkien hinnoissa ja siinä taloudellisessa taloudellisessa elpymisessä mitä mitä myös maaseudullekin tarvitaan tässä mielessä kyllä kun tuo kaksituhattayhdeksäntoista lähestyy asia tulee arvioida silloin ja katsoa

arvoisa puhemies tämä hanke on eittämättä hyvä ja tarpeellinen mutta valitettavasti täysin riittämätön nyt on niin että me elämme sellaisessa pankkitunnusyhteiskunnassa mikä tarkoittaa sitä että mikään ei toimi mikäli henkilö ei pysty noita pankkitunnuksiaan käyttämään niitä tarvitaan veroasioissa pankkipalveluissa reseptiasioissa omakanta palvelussa temin palveluissa varsinkin nyt kun todennäköisesti ihmisten elinehdot ovat kiinni siitä

että heidän täytyy pystyä raportoimaan työvoimatoimistolle mitä he ovat tehneet ja heidän täytyy saada tietoa siitä minkälaisia työpaikkoja on olemassa ja ja mitä voi hakea jos me emme saa laajakaistaa ja toimivia verkkoyhteyksiä vietyä joka niemeen notkoon ja saarelmaan silloin nämä ihmiset ovat huutavassa pulassa tässä salissa nyt olen kuunnellut näitä sinänsä hyviä puheenvuoroja siitä miten hyvä tämä asia on mutta nyt ei pidä tuudittautua siihen että kaikki asiat ovat hyvin näiltä osin sen takia koska ne eivät ole juuri noista äsken sanomistani seikoista johtuen jollei tätä yhteyttä muodostu jokaisessa niemessä notkossa ja saarelmassa ihmiset ovat eriarvoisessa asemassa täällä on puhuttu vapaa ajanasunnoista kannattaa muistaa että yleensä niillä paikoilla joissa on vapaa ajanasunto on myöskin vakituista asutusta sieltä ainakin yksi kaksi savua löytyy ennen sanottiin että kyläpahanen pysyy pystyssä jos siellä on seitsemäntoista savua meillä on on nykyisin paikkoja missä on vain viisi savua tai ehkä kolme savua mutta ihmiset kuitenkin asuvat siellä ja koska me olemme luoneet yhteiskunnan jossa digitaalisuus on päivän sana nettiyhteydet on päivän sana meidän pitää mahdollistaa se silloin kaikille näille ihmisille sen lisäksi on hyvä muistaa sellainen asia että vaikka meillä olisi kuinka hyvät ja kuinka nopeat yhteydet me olemme tylysti kääntäneet selkämme sellaisille ihmisille jotka eivät pääse näitä yhteyksiä käyttämään nämä ovat niitä ihmisiä jotka ovat menettäneet luottotietonsa ja jotka eivät sen takia saa pankkitunnuksia edelleenkään vain harva saa ja vain harvasta pankista ja jollei ihminen saa pankkitunnuksia silloin me pidämme huolen siitä että tämä ihminen pysyy alhaalla ja pysyy yhteiskunnan palveluiden ulkopuolella ja että tämä ihminen ei pääse nousemaan takaisin niin sanotuksi yhteiskuntakelpoiseksi kansalaiseksi mikä kuitenkin olisi meille kaikille se kaikkein tärkein asia ja ennen kaikkea sille yksilölle se kaikkein tärkein asia

palvelut on saatava kaikkien kansalaisten käyttöön me emme saa tämän jälkeen sanoa että nyt kaikki on hyvin ei ole tässä tekisi mieli vähän lainata raamatun sanaakin ja sanoa joka unohtaa yhden niistä pienimmistä tekee sen myös meille kaikille

kysymys pitkän linjan toiminnasta laajakaista kaikille hankkeesta joka on jo usean vuoden ajan ollut käynnissä mielestäni sen tavoite on ehdottoman tässä edellisissäkin puheenvuoroissa tuli hyvin esille että kaikilla ihmisillä tulee olla oikeus olla hyvien tietotekniikkayhteyksien päässä siksi monella tavalla monella tasolla on toimittava ja ja tämä on yksi niistä varmasti sekin on totta mitä täällä mainittiin että että hyvä hanke mutta niukkuuttahan näissä määrärahoissa on ja ja varmasti se on yksi ongelma

pääsisi osalliseksi tietoyhteiskuntaan täytyy ehkä tässä vaiheessa muistaa että ihan kaikki eivät vielä niitä vempeleitä hallitse ja siksikin monilla toimilla on on näitä valmiuksia parannettava kaiken kaikkiaan puhemies tässä tulivat aiemmassa puheenvuorossa esiin

kylähankkeet ja tietynlainen ihmisten talkootyö myös siinä mitä ollaan tehty ajan mittaan näiden asioiden edistämiseksi muistan muuten että muun muassa omakotiliiton kanssa oli hyvä yhteinen hanke omakotialueille edistettiin tietoliikenneyhteyksien saamista arvostan valtavasti erilaista kansalaisjärjestötyötä kylätoimintaa ja sitä mitä tapahtuu näissä puitteissa siitä tuli mieleeni että haluan muistuttaa myös näiden kyläyhdistysten kylätoiminnan rahoituksesta nimittäin on ikävää että liki joka syksy olemme nyt törmänneet senkaltaiseen tilanteeseen tässä että eduskunta on joutunut hallituksen esityksiä korjaamaan eli kyläyhdistyksille tulee antaa avustusta niiltä yritetään aina nipistellä ja sosiaalidemokraatit omassa vaihtoehtobudjetissaan kyllä tämän rahoituksen turvaisivat viime jouluna eduskunta lisäsi vähän niitä rahoja mutta ei vielä riittävissä määrin mielestäni tässäkin on yksi esimerkki siitä miksi kylätoiminnasta kyläyhdistyksistä ja niiden rahoituksesta täytyy huolehtia

arvoisa puhemies hallituksen esitys kuuluu niihin hankkeisiin joita on syytä kannattaa tämä sitoutuminen koko maan pitämiseen asuttuna vaatii käytännön toimia tiedämme että kaupungistuminen on käynnissä ja tulee jatkumaan mutta yhtä tärkeätä on että myös haja asutusalueista pidetään edelleen huolta ja toimivat tietoliikenneyhteydet ovat yksi sellainen aivan olennainen asia voi sanoa että siemenet tälle hankkeelle laitettiin oikeastaan jo toistakymmentä vuotta sitten vanhasen ykköshallituksessa se hallitushan laittoi liikkeelle tietoyhteiskuntahankkeen jonka lähtökohtana oli että se nimenomaisesti kehittäisi kaikkia valtion toimintoja siihen näkökulmaan että hyödynnetään tietotekniikkaa maksimaalisella tavalla ja suomi voisi kulkea tässä kehityksen eturivissä

hyvä että tämä menee eteenpäin edustaja tolppanen tuo usein puheenvuoroissaan esille kiistattomia epäkohtia ja toivonkin että kun tätä hanketta valiokunnassa viedään eteenpäin edustaja tolppasen viisaat varoituksen sanat pysyisivät mielessä ja myös ne otettaisiin huomioon seuraavaksi sanon asian joka voi vähän yllättää kuulijaa olen helsinkiläinen kansanedustaja mutta minäkin kannan huolta kylätoiminnan toimintamahdollisuuksista täällä jo todettiin että monia näistä laajakaistahankkeista on viety eteenpäin nimenomaan kylätoimikuntien toimesta ja se kertoo siitä aktiivisuudesta joka meillä edelleenkin on meidän asuinyhteisöissä se on

asutulla alueella missä koko elinvoima on kiinni siitä että pystytään yhdessä toimimaan ja auttamaan toinen toistaan ja puolustamaan sitä paikallista kyläkauppaa ja huolehtimaan postiyhteyksistä ja viemään tämäntyyppisiä laajakaistahankkeita eteenpäin

vielä innostuneeksi pyytämään tämän toisen puheenvuoron siksi että minä olen tamperelainen lähiö ihminen ja siitä huolimatta myös minä yhtä lailla kuin edustaja heinäluoma haluan pitää kylien puolta ja myös turvata haja asutusalueilla olevien ihmisten kansallisjärjestöjen kaikkien toimintamahdollisuudet koska se on hyvin tärkeä arvokas asia siinä kylähengessä on myös tämä sama kuin lähiöhengessä tämä yhteisöllisyys ja toisista välittäminen ja kaikki tämä siksi kokonaisvaltaisesti tulee kehittää näitä asioita se on hyvin hyvin hyvin tärkeää ja halusin tässä vielä korostaa ja koska tässä nyt puhemies tuli esille tämä kylätoiminnan tukeminen niin minä melkein toivoisin tämän hyvän hengen nimissä mikä täällä salissa tänään on ollut että hallituspuolueetkin voisivat tältä istumalta sitoutua siihen että ensi syksynä kun tulee näitä kyläyhdistysten rahoitusesityksiä siellä olisi sitten kylliksi kylliksi rahaa ettei eduskunta jälleen kerran joudu siihen tilanteeseen että olemme niukkuuden edessä kun hallituksen esitys tulee eli toivottavasti viette näitä terveisiä eteenpäin ja edellytätte myös hallitukselta sitä että tämä rahoitus olisi riittävä

puhemies ajattelin kommentoida vielä liittyen laajakaistarakentamiseen ja tähän rahoitukseen kun se näissä loppupuheenvuoroissa on noussut esille tämähän on valitettavasti jo pidempi traditio joka kyllä koskee myös muita kuin ainoastaan kylätoiminnan rahoitusta tietenkin tässä yhteydessä se on aivan keskeinen kun olemme keskustelleet miten merkittävässä roolissa monet kylät ovat olleet laajakaistarakentamisen alullepanijoina ja kantaneet erittäin suurta vastuuta siitä mutta samalla tavalla jotenkin tuntuu olevan että ilmeisesti valtiovarainministeriön valmistelu ei aina tunnista sitä eduskunnan tahtotilaa niin että joka ikinen joulu sitten neljä h lle ja kylätoiminnalle ja tietyille maanpuolustuksen järjestöille eduskunnan täytyy hoitaa ne

muistutan teitä hyvät edustajat siitä että suuren valiokunnan kokouksen vuoksi kohta

minulla on hyvin lyhyt puheenvuoro nimittäin tästä äskeisestä puheenvuorosta tuli mieleen että meillä on hyvä vinkki tähän sdpn vaihtoehtobudjetissamme nimittäin olemme erikseen varanneet viiden miljoonan summan josta voidaan sitten kaiken kaikkiaan eri hallinnonaloilla oleville kansalaisjärjestöille antaa avustuksia selkeästi tätä päivää runsaammin koska kaikki ymmärtävät että sillä pienellä rahalla joka menee kansalaisjärjestöille saadaan paljon valtavasti hyvää aikaan ja siksi nämä kerrannaisvaikutukset myös tietynlaisen talouden vireyden kannalta ovat äärimmäisen hyviä se voi olla kulttuurijärjestö se voi olla ympäristöjärjestö eläinsuojelujärjestö ihan mikä vain eri sektoreilla tähän yhteinen iso määräraha jota sitten käytetään kaiken kaikkiaan kansalaisjärjestötoiminnan tukemiseen tämä on hyvä vinkki siitä kannattaa ottaa vaarin arvoisat hallituspuolueet